edustaja antti rinne on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan

äänestyksen tulos luetaan omröstningsresultatet avkunnas

edustaja

kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä

av de

arvoisat kansanedustajat

kiitän lämpimästi koko valitun puhemiehistön ja omasta puolestani herra ikäpuhemies ja arvoisat kollegat luottamuksesta jota olette osoittaneet lisäksi haluan onnitella teitä jokaista yhdessä ja erikseen uudelleen valittuja ensimmäistä kertaa valittuja ja paluumuuttajia

värderade kollegor för det

ei kaikkein vähiten siksi että sukupuolijakautuma on tasaisempi kuin koskaan aiemmin suomen historiassa eduskunnassa on satakuusi miestä ja yhdeksänkymmentäneljä naista enemmän kuin viime vaalikaudella nyt valittu eduskunta käyttää valtakirjaansa historiallisella hetkellä kansainvälinen tilanne vaatii vakautta turvaavia demokratiaa ja oikeusvaltiota puolustavia sekä vastuullisia tahoja olen vakuuttunut siitä että uusi eduskunta on juuri sellainen arvoisat kansanedustajat kun nyt aloitamme yhteisen työn haluan muistuttaa jokaista siitä että tämän talon ja meidän jokaisen oma toiminta vaikuttaa pitkälti siihen millainen kuva ihmisille politiikasta ja päätöksenteosta syntyy meidät on valittu löytämään ratkaisuja ongelmiin meidät on valittu tekemään huolellista työtä sillä kyse on suomalaisten arjen kannalta elintärkeistä asioista meidät on valittu tekemään tulevaisuusuudistuksia jotta huominen olisi valoisampi ja parempi kuin eilinen tällä vaalikaudella kiinnitettävä parempaa huomiota lainvalmistelun laatuun sekä päätösten vaikutusarviointiin on kuunneltava tutkittua tietoa on kunnioitettava perustuslakia sanalla sanoen on parempi tutkia tällä tavoin voimme vahvistaa ihmisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon tämä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä puoluekirjaan katsomatta toivon että nyt alkavalla vaalikaudella muistamme toinen toistemme ja kaikkien ihmisten kunnioittamisen asioista ei tarvitse täällä salissa olla samaa mieltä mutta käytöksen on oltava kohteliasta ja kansanedustajan työn vakavuuden ja arvokkuuden mukaista muistutan että istuntosalin ovella ei ole naulakkoa johon kansanedustajan työhaalarin voi ripustaa me olemme suomen kansan valitsemia edustajia kaikkialla kaksikymmentäneljä tuntia päivässä seitsemän päivää viikossa tässä salissa ja salin ulkopuolella heti vaalikauden alussa eduskunta on vastuullisessa tilanteessa kun suomesta tulee euroopan unionin puheenjohtajamaa

i ert viktiga arbete toivotan teille arvoisat kansanedustajat ja koko eduskunnan henkilöstö kaikkea hyvää tärkeässä työssänne

ilmoitan että edustajat istuvat eduskunnan istuntosalissa aakkosellisessa istumajärjestyksessä kunnes eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päättää

arvoisat edustajat kutsun teidät vuoden kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivien avajaisiin jotka pidetään huomenna torstaina kahdeskymmenesviides neljättä kaksituhattayhdeksäntoista sekä ennen avajaisia pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston seitsemästoista kaksituhattakaksitoista hyväksymiä ohjeita ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus alkaa helsingin tuomiokirkossa kello kaksitoista pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello yksitoista kolmenkymmenen kansalliskirjaston edustalle josta menemme kulkueena tuomiokirkkoon jumalanpalveluksen jälkeen valtiopäivien avajaiset alkavat täällä eduskuntatalossa jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä valtiopäivien avajaisissa eduskunnan istuntosalissa tasavallan presidentti julistaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivät